Nyt on suositeltu nuorisotakuun käyttöönottoa kaikissa jäsenvaltioissa ja varoja on osoitettu yhteisestä talousarviosta erityisesti korkeamman nuorisotyöttömyyden maille. On kuitenkin muistettava, että jäsenvaltioiden on itsensä panostettava nuorisotakuun toteuttamiseen, pelkkä EU raha ei siihen riitä.

Työ koulutus tai harjoittelupaikkaan kannustava nuorisotakuu vaatii toteutuakseen jäsenvaltioissa toimivan koulutusjärjestelmän, hyvää työvoimapolitiikkaa sekä niitä tukevan sosiaalipolitiikan.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

Siksi hyvä ja vastuullinen talouspolitiikka on välttämätöntä myös nuorisotyöttömyyden hoidossa. Muuten olemme vaarassa menettää enemmän kuin vain nuorten työllistämismahdollisuudet, kokonaisen tulevan sukupolven.